lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

arvoisa puhemies tässä lakialoitteessa on kyse siitä että ehdotan että sosiaalisesti tuetun vuokra asunnon

saamme äänen kuuluviin paremmin

vuokralaisen ei pitäisi saada omin päin siirtää vuokraoikeutta omalle sukulaiselleen vaan olisi oikeudenmukaista että asuntotoimisto esimerkiksi kunnan asuntotoimisto aina arvioisi sen tulevan vuokralaisen oikeuden ja asunnon tarpeen ja tarkistaisi tulo ja varallisuustiedot koska nämähän asuntoja jotka on tarkoitettu pienituloisille asunnon tarpeessa oleville henkilöille ja se on epäoikeudenmukaista ja ihmisiä eriarvoistavaa jos siinä on tämmöinen ohituskaista asunnon saamiseksi tämän vuoksi ehdotan tätä lakimuutosta sehän ei sinällään estä sitä etteikö myöskin sukulainen voisi jatkaa siellä asunnossa asumista jatkossakin mutta olisi vain asiallista että se asuntotoimisto varmistaisi sen asunnon tarpeen ja ne muut edellytykset saada asua tässä vuokra asunnossa elikkä ne asumisoikeudet pitäisi kierrättää asuntotoimiston kautta

arvoisa herra puhemies edustaja koulumies on tehnyt hyvän aloitteen asiasta joka on ymmärrettävästi herättänyt paljon ja laajaa julkista keskustelua verovaroin tuettujen asuntojen kohdalla on olennaista että tuki kohdistetaan oikein sitä tukea tarvitseville eikä ole olemassa mitään tolkullista perustetta sille että asuntoja siirretään sukulaiselta toiselle ilman tarveharkintaa ja huolimatta siitä että aloite ei ole kerännyt valiokuntakäsittelyyn tarvittavaa sataa nimeä toivon että aloite ei

arvoisa puhemies on asuminen niin täällä pääkaupunkiseudulla kuin sen ulkopuolellakin on monelle aivan liian kallista tämä lakialoite nostaa meidän keskusteltavaksemme erittäin mielestäni pitää nyt nyt kaikilta kanteilta selvittää tämä mahdollisuus muuttaa lainsäädäntöä koska kyse on siitä onko meidän asuntopolitiikkamme oikeudenmukaista onko se ajantasaista ja onko se kohtuullista keskustalle on erittäin tärkeää että niin helsingissä kuin koko maassa jokaisella on mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen hallituksen tulee tehdä sellaista aktiivista asuntopolitiikkaa jolla mahdollistetaan kohtuuhintainen asuminen kaikille kun puhutaan asuntopolitiikasta ei voi olla huomioimatta ajankohtaista asiaa asunnottomien tilanteesta pidän erittäin tärkeänä että myös erilaisten erityisryhmien kuten esimerkiksi sisäilmasairaiden asunnottomuuden torjunta ja asumiskelpoisten asuntojen saaminen järjestetään huomattavasti nykyistä paremmin meillä on aivan liikaa asunnottomia ja osa tästä asunnottomuudesta johtuu myös siitä että meillä ei ole suomessa kaikille terveitä asuntoja tarjolla kun puhumme asuntopolitiikasta emme voi sivuuttaa myöskään asumistukijärjestelmäämme joka tarvitsee pikaista kehittämistä ja olen erittäin iloinen siitä että hallitus on päättänyt ryhtyä toimiin on sitoutunut hallitusohjelmassaan siihen että asumistukea korjataan osana laajaa sosiaaliturvan uudistusta tähän sosiaaliturvauudistukseen kutsutaan kaikki puolueet mukaan se tehdään parlamentaarisesti ja myös siinä yhteydessä on tärkeää eri eri näkökulmilta huomioida meidän asuntopolitiikkamme tilanne

arvoisa herra puhemies edustaja koulumiehen esittelemä lakialoite on

varmasti paikallaan verovaroin tuettujen asuntojen tarve pitää kohdistaa ennen muuta niitä tarvitseville niin kuin edustaja pelkonen hyvin totesi tarveharkinnan tulee säilyä ja sen pitää olla ennen muuta aitoa tämäntyyppisissä tilanteissa ne asunnot eivät voi siirtyä tietyllä tavalla ikään kuin perintönä perintönä eteenpäin kohtuuhintainen asuminen on yleisesti erittäin tärkeä tavoite ja tärkeä periaate kaikessa asumisessa meidän pitää tehdä toimenpiteitä sen eteen mutta erityisen tärkeää on se että nämä edullisimmat asunnot menevät aidosti niille jotka niitä oikeasti tarvitsevat tässä edellä nostettiin esille myös asumistukikysymys ja on totta että meillä asumistuen kustannukset ovat vuositasolla noin kaksi miljardia ja tätä on varmasti syytä katsoa kokonaisuutena millä tavalla se kohdistuu aidosti siihen että ihmiset pystyvät asumaan vai onko se niin että tuo asumistuki vain vyöryttyy

tässä edustaja koulumiehen aloitteessa esitetään siis poistettavaksi mahdollisuus siirtää vuokratuetun asunnon vuokraoikeus perheenjäsenille tämä on erittäin kannatettava ja hyvä aloite erityisesti suurissa kaupungeissa asumisen hinta on noussut kohtuuttoman paljon ja työvoiman saatavuus on monesti kiinni myöskin asumisen kalleudesta ei välttämättä kannata ottaa työtä vastaan jos asumiskulut haukkaavat niin suuren osan toimeentulosta kun verorahoin tuetaan asuntoja niin kyllä asuntojen myöntämiskriteerien on oltava yhdenvertaiset kaikille ja nämä vuokratuetut asunnot on tarkoitettu nimenomaan vähävaraisille ja sen takia ne tulorajat siellä ovat olemassa

tällainen mahdollisuus että voi siirtää suoraan asunnon perheenjäsenelle onkin siis kohtuuton ja epäoikeudenmukainen ohituskaista pitää aina erikseen harkita täyttyvätkö asunnon myöntämisen kriteerit kaupunkien

arvoisa puhemies on tärkeää että ihmiset voivat tulla palkallaan toimeen on tärkeää että perheet voivat huolehtia omasta toimeentulostaan niin että se kehitys jota suomessa viime vuosina on nähty että yhteiskunta joutuu yhä enemmän ja enemmän tukemaan asumisen järjestämistä saadaan käännettyä takaisin sille uralle että tosiaan jokainen voisi omalla toimeentulollaan

tässä mielessä toivoisin laajempaa yhteiskuntapoliittista keskustelua siitä miten tälle uralle ja tähän periaatteeseen jälleen päästäisiin sinänsä varmasti on tärkeää että tämä edustaja koulumiehen tekemä lakialoite voisi edetä ja saavutetaan tässä verovaroin tuetussa asumisessa sellaiset periaatteet jotka voivat olla yleisesti hyväksyttyjä ja oikeudenmukaiseksi koettuja mutta tosiaan arvoisa puhemies peräänkuulutan myös laajempaa keskustelua

arvoisa puhemies tämä edustaja koulumiehen lakialoite on erittäin hyvä ja kannatettava ja siinä tosiaan ehdotetaan sitä että vuokra asumisoikeutta ei voisi suoraan ilman tarkastelua siirtää sukulaiselleen mikä olisi aivan oikeudenmukaista tässä tapauksessa kyse on kuitenkin hyvin pienestä yksityiskohdasta tässä koko meidän asuntopolitiikan järjestelmässä ja on hienoa jos nyt kuten edustaja aittakumpu totesi tämäkin pieni yksityiskohta voidaan ottaa tarkasteluun kun asuntopolitiikan suuntaviivoja pitkäjänteisesti lähdetään pohtimaan tässä parlamentaarisessa työssä joka on lähdössä käyntiin vähän aikaa sitten elinkeinoelämän valtuuskunta eva julkaisi raportin asuntoja ahkerille jossa monin osin kritisoitiin koko tätä verovaroin tuettua vuokra asuntotuotantoa joka muun muassa syrjäyttää vapaarahoitettujen asuntojen rakentamista toivoisinkin että tässä parlamentaarisessa työssä katsotaan erittäin kriittisesti myös sitä kokonaisuutta eli sitä millä tavoin yhteiskunnan tulee tukea asumista uskon että tarvetta on tulevina vuosina jatkossakin sillä ei näytä siltä että kasvukeskuksissa voidaan rakentaa siihen tahtiin asuntoja kysyntä kasvaa tähän tulisi kuitenkin pyrkiä ja tärkein väline tässä on mal sopimukset toivottavasti nyt valtion puolelta suhtaudutaankin sitten hyvin tarkasti siihen minkälaisia asuntotuotantotavoitteita asetetaan kasvukeskuksissa ja pyritään vauhdittamaan sitä että syntyy myös kestäviä liikenneratkaisuja ja keskittämään sitä tukea nimenomaan sinne sillä nämä kestävät liikenneratkaisut luovat myös alustaa asumiselle asuntorakentamiselle ja me tiedämme kaikki sen että eniten asumisen hintaan vaikuttaa asuntorakentamisen määrä ja kysyntä siihen suhteutettuna eli kun tuotamme enemmän ja rakennetaan enemmän asuntoja kun kysyntää on niin silloin hinnat laskevat ja kun on tilanne toisinpäin niin silloin ne nousevat toivottavasti tilanne olisi se että ihmisille jäisi tulevaisuudessa myös kasvukeskuksissa enemmän mahdollisuuksia käyttää rahaa muuhunkin kuin asumiseen

arvoisa puhemies hyviä pointteja oli tuossa edellisessä puheenvuorossa multalalla olen samaa mieltä näistä mal sopimuksen tavoitteista ja siitä asuntopoliittisen työn pitkäjänteisyyden tärkeydestä myöskin edeltävässä keskustelussa oli useampikin aivan hyvä kommentti siitä miten tärkeä on asuntopolitiikka meillä yhteiskuntapolitiikan välineenä toki kun puhutaan asumisen hinnasta siihen liittyy monia muitakin asioita siihen liittyy muun muassa se minkälainen palkkataso meillä täällä on ja siihen liittyvät monet muutkin sääntelykysymykset kuten voidaanko säännellä asumisen hintaa mutta se että tähän kysymykseen vastattaisiin tällä ahvln neljännenkymmenennenviidennen pykälän muutoksella tuntuu aika kaukaa haetulta en oikein edes löydä vertauskuvaa sille mitä mikroskooppista oliota nyt sitten jollain suurella nuijalla tässä yritetään lyödä kun kun kuitenkin kuitenkin todellinen pula kohtuuhintaisista vuokra asunnoista ratkaistaan jollain aivan muulla asialla kuin tämän pykälän osalta koska tässä pykälässä jos en tiedä miten hyvin olette perillä siitä mitä tässä itse alkuperäisessä lainpykälässä sanotaan tässähän sanotaan vuokralainen saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää vuokraoikeuden huoneistossa asuvalle puolisolle perheeseen kuuluvalle lapselle tai jommankumman puolison vanhemmalle jollei vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa vuokraoikeuden siirtoa tämä on nykyinen lakiteksti ja nyt tässä esityksessä annetaan ymmärtää että

tässä kolmannessa momentissa kerrotaan että jos vuokranantaja haluaa vastustaa vuokraoikeuden siirtoa vuokranantajan tulee kuukauden kuluessa siirrosta tiedon saatuaan saattaa vastustamisensa peruste tuomioistuimen tutkittavaksi kuulostaa kyllä tosi kummalliselta että ratkaistaisiin suomen asuntopolitiikan ongelmat ja kohtuuhintaisten vuokra asuntojen puute tällä että me estäisimme ihmisten asumisen jatkamista omassa kodissaan

arvoisa puhemies tarkennan sitä kun mainitsitte että tässä olisi kyse lillukanvarresta että esimerkiksi helsingin kaupungissa näitä siirtoja tapahtuu jopa kymmenesosa kaikista vuokrasopimuksista elikkä jos uusia vuokra asuntoja myönnetään vuosittain vaikka kolmetuhatta kappaletta siirretään tällä lailla vuosittain se on tosi iso osa siitä joukosta

on edustaja koulumies näin tarkkaa tietoa asiasta niin kertokaa toki myös kuinka moni näistä ei täytä näitä nykyisiä kriteerejä kuinka moni näistä joille tämä asunto siirretään ei ole sen tuloluokan henkilö teillä varmasti on siitäkin tarkempi tieto koska viime hallituskaudellahan tästä asian yhteydessä olevasta seikasta oli selvitystä silloin tarkasteltiin sitä pitäisikö tulla tällaisia määräaikaistarkastuksia silloinhan todettiin tutkimuksissa että näille ei ollut aihetta sen takia että se on marginaalinen määrä mitä siellä asuu niin sanotun väärän tuloluokan ihmisiä näissä asunnoissa

vuokraoikeuksia myönsi niin silloin

esittelevä virkamies sanoi että helsingin kaupungilla on ollut ihan kaupungin vuokra asunnoissa jopa nokia miljonäärejä hän sanoi että siellä on nokia miljonäärejäkin asukkaina

arvoisa puhemies minusta on kuitenkin tärkeää että keskustelemme asunnon saanneista ja tämä aihe on erittäin tärkeä joten en nyt lähtisi ihan riitelemään tästä yleensä myös lakialoitteilla on tarkoitus herättää keskustelua ja siinä mielessä minusta tämä on ihan ansiokasta vaikka itse en nyt ole tähän osallistunut tähän lakialoitteen nyt osaa tähän tarkkaan sanoa ratkaiseeko se ongelmia vai ei nyt haluan muistuttaa täällä esimerkiksi edustaja aittakumpu nosti erittäin hyvin esille keskustasta tämän sisäilmaesteettömyyden perussuomalaiset ovat tästä paljon puhuneet nyt haluan muistuttaa että me kaikki kuntapäättäjät olemme tällä hetkellä valtuustossa tekemässä ensi vuoden talousarviota ja ainakin hyvinkään hyvinkään perussuomalaiset aikovat laittaa hyvinkään vuokra asunnoille omistajaohjaustavoitteeksi että tulee olla riittävä määrä sisäilmaesteettömiä asuntoja nyt kaikki ketkä täällä ovat olevinaan tai ovat huolestuneita asiasta tehkää samoin nyt on vireillä valtuustoissa mahdollisuus antaa omistajaohjausta se on konkreettinen toimi

arvoisa puhemies tämä on sinänsä filosofisesti erittäin kannatettava aloite tässähän pyritään siihen että mahdollisimman monella jolla on vähän rahaa olisi mahdollisuus saada asunto hän haluaa mutta mutta todellisuudessa niin kuin tässä on aikaisemmin jo todettu erityisesti edustaja multalan kautta se ei vielä tätä asuntopolitiikkaa ihan kokonaisvaltaisesti ratkaise tämä nykyinen hallitus on nyt kannattanut sitä että ara asutusta tuettaisiin vielä paljon vahvemmin sieltä saatettaisiin löytää osaratkaisu samanaikaisesti vaikka tämä filosofisesti on hyvin kannatettava aloite niin on myös otettava huomioon se että nämä ihmiset ovat saattaneet syntyä siihen kotiin ja kasvaa siellä aikuisiksi ja siellä ovat myöskin piirit heidän heittämisensä ulos kodistaan on myöskin hankalaa ja sen vuoksi tämmöistä harkintaa täytyy saada tehdä ja se nykyisessä laissa mahdollistetaan

arvoisa puhemies tuen ehdottomasti tätä edustaja koulumiehen lakialoitetta jonka tarkoitus on siis hyvin selvä yhteiskunnan tuen ja turvan tulee kohdistua niille jotka tukea tosiasiassa tarvitsevat verovaroin tuettua asumista ei tule kohdistaa niille jotka muutoinkin pärjäävät asuntoa hakiessahan toki tehdään tämä tarve ja tuloharkinta mutta vuokraoikeuden siirtyessä sukulaiselle tarvetta ja tulotasoa ei tarkastella meillä on siis suomessa tällainen hämmästyttävä tilanne että tuettujen vuokra asuntojen vuokraoikeutta voi siirtää sukulaiselle ilman tulo tai varallisuustasotarkastelua ja hämmästelen todella sitä että täällä vasemmistosta sosiaalidemokraateista vastustetaan tällaista lakialoitetta hyväksyttekö te siis sellaisen ajatuksen että verovaroilla tuettuja vuokra asuntoja tulisi kohdentaa niille jotka eivät näitä asuntoja tosiasiassa tarvitse oman tulotasonsa vuoksi hyväosaisille

arvoisa herra puhemies aloite on todella erinomainen ja tuettava jotta tähän asiaan joka on epäselvä ja tulkinnanalainen saadaan selkeys ja ja nämä asunnot oikeasti päätyvät niille jotka niitä eniten tarvitsevat kohtuuhintaisten asuntojen asuntojen puute kasvukeskuksissa on ihan kansallinen ongelma olen käynyt läpi vuodesta kaksituhattakolmetoista lähtien erilaisia selvityksiä liittyen kohtuuhintaisiin asuntoihin siihen miten tätä asuntokysymystä vietäisiin eteenpäin vastattaisiin valtava määrä on tuotettu tekstiä on erilaisia lähestymistapoja mutta juuri mitkään näistä ohjelmista ja selvityksistä eivät ole tuottaneet sitä kaikista keskeisintä tavoitetta ja tulosta että syntyisi kohtuuhintaisia asuntoja

arvoisa puhemies on todella olennaista että jokaiselle tarvitsevalle löytyy koti tässä maassa ihan tämän keskustelun perusteella en vielä rohkene sanoa mikä juuri tässä ehdotetussa mallissa on vaikuttavin tapa edistää tätä asiaa mutta on aina hienoa kun asuntopolitiikasta tässä salissa keskustellaan ja etenkin silloin kun käy ilmi vankka tuki kohtuuhintaisen

politiikkaviikon kunniaksi haluan nostaa esiin on vielä nuoret ja opiskelijat joiden asumisen tilanteessa meillä on paljon kohennettavaa siihenkin onneksi on tartuttu mutta viesti kuntiin jotta lapioita saadaan myös maahan ja niitä koteja nousemaan

arvoisa puhemies pyysin puheenvuoron edustaja vestmanin puheenvuoron johdosta täällä puhui edustaja lohikoski hän on vasemmistoliiton edustaja eikä hänkään minun ymmärtääkseni kyseenalaistanut sitä ajatusta mikä tuon lakiesityksen takana on hän ainoastaan totesi että jo tämän nykyisen lainsäädännön puitteissa tämä tarkastelu on mahdollista edustaja al taee oli ainoa sosiaalidemokraatti joka täällä on tämän iltapäivän aikana puhunut ja hän esitti päinvastoin tukensa hän totesi että filosofisella tasolla tämä lakialoite on oikein hyvä ja nyt minäkin täältä sosiaalidemokraattien riveistä totean teille että minun mielestäni on hyvä se lähtöajatus siitä että kun me verovaroin tuemme asumista niin se täytyy todellakin kohdentaa sinne missä se tarve on kaikkein suurin meillä yhteiskunnassa ei ole varaa siihen että me tuemme myöskin hyväosaisten vuokra asumista sellaisessa tilanteessa jossa sitten ne heikompiosaiset mahdollisesti jäävät ilman asuntoa

arvoisa puhemies täytyy hämmästellä tätä keskustelua mikä on noussut tästä erinomaisesta edustaja koulumiehen aloitteesta estää vuokra asunnon siirtyminen sukulaiselle sukulaisen tarvetta asunnolle ei lainkaan siinä arvioida kysehän tässä ei ole tietenkään siitä että ihmisiä heitettäisiin pois asunnosta kyse on siitä että siirretään sukulaiselle se asunto ei sen kyseisen henkilön omasta asumistarpeesta eihän tällä tosiaan koko asuntopolitiikkaa ratkaista ei todellakaan tämä on yksi osa sitä mutta jos me emme ole valmiita muuttamaan näitä osasia asuntopolitiikassa niin emmehän me koskaan mitään toimivaa asuntopolitiikkaa saakaan sellaista tämä elämä on kaikessa että se koostuu erilaisista osasista ja tämä on yksi yksi osa sitä

kolmesataa asuntoa näillä perustein siirtyy se on iso määrä ja mitä se on sitten suomen mittakaavassa

arvoisa puhemies todellakin meillä on tulossa parlamentaarinen käsittääkseni kokoonpano ratkomaan asuntopolitiikkaa pidemmällä aikajänteellä meillä on lisäksi erittäin hyvät kirjaukset hallitusohjelmassa asuntopolitiikasta joten kyse ei todellakaan ole siitä että juuri tällä lakialoitteella saataisiin jotain ratkaistua vaan ratkaisun avaimet ovat ihan muualla mutta nyt ihmettelin kovasti sitä

että tässä sukulaisille vain siirrellään niitä asuntoja kun edelleen korostan sitä että olemassa olevassa laissa puhutaan siitä että kyseessä on henkilö joka jo asuu siinä asunnossa se on hänen kotinsa ja meillä on olemassa vuodelta kaksituhattakahdeksantoista helsingin kaupungin kanta siihen että kaupungin vuokra asunnoissa asuu hyvin vähän tulorajat ylittäviä asuntokuntia kaupunkihan silloin nimenomaan vastusti tätä määräaikaistusta koska ei havaittu että tällainen ongelma olisi ollut niin suuri sitä tutkittiin ja siellä tilastoissa todettiin että tulorajoista kannatti luopua koska ara asukkaiden tulot olivat ylipäänsä neljäkymmentä prosenttia pienemmät kuin keskimäärin asuntokunnissa eli nyt en ymmärrä miksi tästä tehdään näin suuri kysymys
viimeinen vastauspuheenvuoro edustaja multala
arvoisa puhemies haluaisin nyt tässä korjata muutaman ehkä väärinkäsityksen ensinnäkään ainakaan itse en ole ollut sitä mieltä että tällä korjattaisiin kaikki ongelmat mutta tämä on yksi pieni osanen siinä joukossa meillä on olemassa sellainen väline jolla nimenomaisesti tuetaan asumista niille jotka sitä erityisesti tarvitsevat ja siinä on aina tarveharkinta

tarvitsevat tähän ara tuettuun tuotantoon sisältyy paljon muunkinlaisia ongelmia ja sen vuoksi kehotankin kaikkia erityisesti niitä jotka tulevat istumaan siinä asuntopoliittisessa työryhmässä tutustumaan tähän elinkeinoelämän valtuuskunnan raporttiin ara asumisen haasteista